päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan tänään painotamme sellaisia teemoja joista ei ole pitkään aikaan

kyselytunnin aloittaa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja taimela olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies kansanedustajina olemme saaneet paljon palautetta kansalaisilta kuinka kela kyytien tilauskeskuksissa ei vastata kyydit jäävät saapumatta tai sairaat ihmiset odottavat tuntikausia heinäkuun alussa voimaan astuneen taksilain uudistuksen myötä hallitus laittoi kerralla uusiksi suomen sinällään toimivan taksijärjestelmän lakiuudistuksen jälkeen kela kyytien saatavuus on ollut sekaisin ja ongelmat jatkuvat uhkasakoista huolimatta julkisuudessa olemme saaneet lukea muun muassa kymmenen vuotiaasta oskarista joka liikuntavammaisena odotti neljäkymmentäkaksi minuuttia taksia yksin peläten pääseekö perille odotetusti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa uudistus on monipuolistanut palveluiden saatavuutta muualla maassa viesti on täysin toisenlainen taksiyrittäjät ovat lopettaneet tai siirtyneet keskuskaupunkeihin mitä hallitus aikoo tehdä koko maan lasten ja sairaiden taksipalveluiden varmistamiseksi jatkossa
nyt on valitettavasti sillä tavalla että ministeri ei ole paikalla mutta sopiiko että joku ministereistä vastaa tähän me emme voi kovin kauaa jatkaa tätä keskustelua koska vastuuministeri ei ole paikalla mutta aloittaisiko ministeri berner olkaa hyvä
arvoisa puhemies kiitoksia kysymyksestä ymmärrän erittäin hyvin tämän huolenaiheen laki liikenteen palveluista säätelee sitä miten muun muassa taksimarkkina osana henkilöliikennepalveluita toimii jatkossa suomessa laki liikenteen palveluista ei säätele sitä miten julkinen sektori ostaa palveluitaan ja miten julkinen sektori kilpailuttaa näin ollen se millä tavalla kunnat tekevät ostopäätöksiään tai kilpailuttavat esimerkiksi koulukyytejä heidän päätösasioitaan vastaavasti kela kyytien osalta kelan kilpailutus kuuluu stmn alaisuuteen ja siten ministeri mattilan toimivaltaan tästä osa myös näihin liittyvää lainsäädäntöä on erikseen hyväksytty muun muassa eduskunnassa ja myöskin käsitelty täällä sen sijaan kannamme kyllä yhteistä huolta siitä miten asia voitaisiin parhaiten ratkaista olemme myöskin käyneet kelan stmn ja lvmn välillä keskustelua siitä voimmeko tukea tätä kilpailutusta ja siihen liittyviä haasteita parantamalla sääntelyä niin stmn kuin myöskin lvmn puolella

muutama lisäkysymys edustaja taimela jatkaa
arvoisa rouva puhemies mielestäni seuraava jatkokysymys liittyy selkeästi kyllä liikenne ja viestintäministeriön alaan liikenne ja viestintäministeri berner on kertonut julkisuudessa useasti kesän aikana ettei liikennepalvelulaki koske kela kyytejä eikä vaatinut kelaa nyt kilpailuttamaan tämä on osaltaan oikein mutta lakiuudistus sotkee juuri niitä taksimarkkinoita joilta kela kyytinsä ostaa kela esitti ilman menestystä vanhan mallin korvausmenettelyn jatkamista vuoden loppuun siirtymäaikana kilpailutukselle lopulta kelan oli kuitenkin pakko kilpailuttaa kyytinsä jotta se saattoi varmistua korvattavasta hintatasosta tuskin hallituksellakaan oli sellainen ajatus että kelan olisi pitänyt korvata taksien vapaa hinnoittelu valtion budjetista kysyn hallitukselta vaikka ministeri berner siihen jo viittasi jonkun verran ettekö nähneet näitä ongelmia etukäteen ja miten koordinoitte valmistelun liikenne ja viestintäministeriön ja kela kyytien korvaamisesta vastaavan sosiaali ja terveysministeriön välillä jatkossa jotta nämä ongelmat oikeasti poistuvat välittömästi
arvoisa rouva puhemies kyllä me näimme nämä ongelmat ja kyllä itse asiassa kiinnitimme myös eduskunnan huomiota niihin koko kevään tänä vuonna ja edellisenä tämä prosessi kelan kilpailutuksesta käynnistyi marraskuussa

ja kävimme yhteisiä keskusteluita ja kiinnitimme huomiota myöskin siihen että ennustamme tämän kilpailumallin tuottavan haasteita kilpailutuksen lopputuloksena sille että kelan olisi pitänyt kilpailuttaa juuri niin että kela kyytien kilpailutus astuisi voimaan samana päivänä kuin laki liikenteen palveluista ei todellakaan ollut minkäänlaista välttämättömyyttä kela olisi voinut kilpailuttaa jo silloin kun laista tehtiin puolitoista vuotta sitten päätöksiä jos se olisi halunnut tehdä tämän kilpailutuksen ennen lain liikenteen palveluista voimaantuloa muistutan myös että stm teki hinta asetuksen varmistaakseen juurikin sen että kelalle on asetettu kiinteä kattohinta tämä tarkoittaa myöskin sitä että kela olisi voinut kilpailuttaa senkin jälkeen kun laki liikenteen palveluista on tullut voimaan

arvoisa rouva puhemies tapasin pirkanmaan maakunnassa asuvan yli kahdeksankymmentä vuotiaan rouvan joka oli yrittänyt soittaa useana päivänä ja tuntitolkulla kela taksia päästäkseen tampereen yliopistolliseen sairaalaan hän ei ollut päässyt puhelinlinjasta läpi ja lopulta joutui maksamaan kyydin itse koska sairaalaan oli päästävä matka maksoi satakolmekymmentä euroa ja hänellä oli noin seitsemänsadan euron eläke osasin neuvoa häntä hakemaan korvausta mutta näitä vastaavia esimerkkejä on hyvin paljon suomessa fakta on se että voimaan astunut taksilaki on pakottanut kilpailuttamaan myös kela taksit omavastuita on on nostettu jopa kahteenkymmeneenviiteen euroon suunta ja ehkä käytännön esimerkki joka kentältä nousee on tämä kela matkojen meno paluumatkojen mahdollistaminen ja se viesti liikenneministeriöltä on tullut ei ole suostuttu tähän että meno ja paluumatka voitaisiin hoitaa samalla taksilla voisitteko ministeri berner antaa suostumuksenne kelalle että myös meno ja paluu voidaan hoitaa samalla kyydillä
arvoisa rouva puhemies kela on valinnut kilpailutusmallinsa ja siinä on kieltämättä haasteita näihin haasteisiin on tarttunut myös kilpailuviranomainen joka tekee asiasta tällä hetkellä selvitystä on selvä että tätä kilpailumallia on katsottava paremmaksi mutta haluan kuitenkin kiinnittää huomiotanne myöskin siihen että kun olemme kelan kanssa hyvässä yhteistyössä käyneet läpi sitä kuinka kyytien saatavuus tällä hetkellä toimii niin noin yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia kuitenkin saa sen kyydin jota tarvitsee mutta on selvää että yhtään asiakasta yhtään käyttäjää yhtään kyydin tarvitsijaa ei saa jättää kyydin ulkopuolelle

muistutan edelleen siitä että kela ei ole liikenne ja viestintäministeriön ohjauksessa eikä valvonnassa emmekä pysty tähän stmn sääntelyyn suoraan vaikuttamaan vaan kyllä kela tekee itsenäiset päätöksensä haluamme kuitenkin olla tässä tukena ja apuna huolehtien siitä että ne hyvät asiat jotka tästä laista syntyvät ovat myöskin sitten tulevaisuudessa kelaakin palvelevia

arvoisa puhemies ministeri berner te syytätte nyt tästä kaikesta kelaa näin minä tämän ymmärrän kelan valtuutettuna on pakko kysyä että eikö ministeri berner kela kela todellakaan kertonut teille etukäteen millaiseen sotkuun kela kyytien osalta joudutaan jos aikataulu

pettymykset kela kyytien osalta lakimuutokset ovat kuitenkin lähteneet täältä itse olen olen saanut heinäkuun alusta asti viestejä satakunnasta kyytiongelmista ja ihmiset kysyvät miksi heitä kohdellaan näin kaiken sairastamisen ja muutenkin haastavan elämäntilanteen keskellä ei siihen ole mitään hyväksyttävää syytä ei yhdenkään sairaan vammaisen eikä vanhuksen osalta ministeri berner eikö olisi nyt anteeksipyynnön paikka näiltä ihmisiltä näiltä autoilijoilta jotka ovat menettäneet elantonsa ja kelalta
yritetään pysyä minuutissa
arvoisa rouva puhemies on tietenkin ihan selvää että jokaisen tulee saada se palvelu johon hän on oikeutettu ja myöskin mihin me olemme yhteisesti sitoutuneet että niitä palveluita tuotetaan haluan kuitenkin myöskin kiinnittää huomiotanne siihen että olimme aktiivisesti mukana siinä keskustelussa kun kela valmisteli kilpailutustaan ja kiinnitimme myös kelan mutta myöskin täällä monien edustajien huomiota siihen että tässä mallissa on suuri riskinsä kun kilpailutetaan kokonaisvaltaisia toimijoita ja välityskeskuksia

kuitenkin säädellyt kelan osalta enimmäishinnasta joka sekin omalta osaltaan on luonut selkänojaa järjestelmään mutta samalla myöskin poistanut ne hyödyt joita laista liikenteen palveluista olisi voinut syntyä meidän yhteinen tehtävämme on huolehtia siitä että saamme tätä asiaa parempaan suuntaan ja niin kuin totesin tätä on tehty hyvässä yhteistyössä mutta kysymys ei ole siitä että nyt meidän pitäisi yksipuolisesti hakea ratkaisuja laki liikenteen palveluista antaa liikkumatilaa nyt sen liikkumatilan sisäpuolella pitäisi tehdä viisaita

arvoisa rouva puhemies kilpailutuksen myötä tehty ota tai jätä sopimus ei ole ollut taksikuskeille hyvä puuttuu paljon autoja ja sitä kansalaispalautetta näiltä sairailta ja vammaisilta jotka tarvitsevat niitä kyytejä tulee esimerkiksi ovat nyt hissittömät taksit ja he he eivät pääse nousemaan sinne taksiin kela hakee säästöjä ja kyllähän niitä säästöjä tulee kun eivät autot ole liikenteessä minä kysyisinkin teiltä vaikka nyt itse ministeri mattila ei ole paikalla onko tämä teistä inhimillisesti ajateltuna oikein ja mitä aiotte tehdä vastaisuudessa että tällaisia sääntöjä ja lakeja ei tehdä että nämä ihmiset jotka siellä odottavat kyytejä tai joita asia koskettaa eivät joudu tällaiseen tilanteeseen tämähän on täysin kestämätöntä ja se mikä ehkä tämän ytimessä on pahinta on se että puhelinkeskukset eivät toimi ja muun muassa henkilöstö sairaalassa henkilökunta joutuu jonottamaan se on pois heidän työajastaan sinne palvelukeskukseen mitä tälle tehdään ja mitä te vastaatte tähän onko tämä inhimillisesti oikein ja mikä on teidän linjanne
arvoisa rouva puhemies linjamme on se että me huolehdimme siitä että niin kela kuin myöskin muut toimijat saavat tämän asian kuntoon ja käsitykseni mukaan kela on asiassa myöskin ollut aktiivinen ja toiminut on selvää että tämä ei ole oikein että ihmisiä jää vaille palveluita on myöskin selvää että siihen asiaan pitää löytää korjausta on myöskin selvää että kilpailutuksen osalta tehty malli ei ole nyt riittävän hyvä ja niin kuin totesin tässä asiassa on käyty jo useita keskusteluja kelan liikenne ja viestintäministeriön stmn ja kilpailuviranomaisen haemme siihen ratkaisuja miten tätä tilannetta voidaan sitä kautta parantaa mutta keskeistä on tällä hetkellä myöskin se että kela tekemiensä sopimusten toimeenpanosta ja siitä että välityskeskukset myöskin toimivat sillä tavalla kuin on sovittu ja tämän osalta kela on kyllä ryhtynyt myöskin toimenpiteisiin ja vienyt asiaa eteenpäin
otetaan tähän vielä yksi vastauspuheenvuoro sitten siirrytään toiseen kysymykseen ja palataan tähän sitten muina kyselytunteina vielä

lain puitteissa ja ottanut muun muassa käyttöön sanktiot näille välityskeskuksille mikä on osassa maata parantanut tilannetta mutta kelahan tosiaan soveltaa eduskunnan säätämää lakia ja joutuu toimimaan sen puitteissa sen vuoksi minusta on tärkeä tämä kysymys joka täällä on esitetty nyt useampaan kertaan eli se mitä hallitus voi tehdä tässä tilanteessa kun on ilmennyt että että taksikyydit eivät tosiaan toimi sillä lailla tällä kilpailutuksen aikataululla ja sitten sillä hinnoituksella joka tulee stmstä on ongelmallisia tilanteita joissa esimerkiksi dialyysipotilaat joutuvat tuntikausia odottelemaan eivätkä taksit saa korvausta siitä odotusajasta jolloin tulee ongelmia taksien saatavuudessa minäkin kysyn nyt vielä uudestaan onko liikenneministeriössä yhteistyössä stmn kanssa pohdittu sitä miten tätä lainsäädäntöä ja säännöstöä nyt mahdollisesti voitaisiin korjata jotta me pääsisimme pois tästä ongelmallisesta tilanteesta hyvin haavoittuvien ihmisryhmien kohdalla
arvoisa rouva puhemies kela ei ole kilpailuttanut tätä hankintaansa uuden lain sallimien puitteiden mukaisesti kela on sinänsä palauttanut sinne tietynlaisia sääntelyitä tietynlaisia sääntelyitä kuten enimmäishinnan olemme poistaneet tästä laista joka nytten on käytössä muilla toimijoilla ja kela on lähtenyt kilpailuttamaan välityskeskuksia jotka eivät ole tämän nyt voimassa olevan lain ytimessä elikkä tämä nykyinen laki jo sinällään mahdollistaa toisenlaisen kilpailutuksen myös sen että voisi taksitoimijoiden kanssa tehdä suoriakin sopimuksia ja sen että voisi sallia useamman palveluntuottajan synnyttävän palveluita tähän järjestelmään

palveluntuottajien pääsy tähän järjestelmään kuin mitä tällä hetkellä tämä kilpailutuksen tulos on mahdollistanut

seuraava kysymys edustaja huhtasaari
arvoisa puhemies irakista on saapumassa suomeen delegaatio joka myöntää passeja irakilaisille turvapaikanhakijoille joiden passi on muka kadonnut tämä siksi että he voisivat tulla suomalaisille työmarkkinoille

kyllä passit heille jotta he voivat jäädä suomeen miksi te haluatte tehdä laittomasti maassa olevista uuden haasteen suomalaiselle yhteiskunnalle miksi ette palauta heitä kotimaihinsa

arvoisa puhemies ensinnäkin ne joilla ei ole oleskelulupaperustetta suomessa pitää palauttaa kotimaihinsa ja tätä työtä tehdään koko ajan niin kuin tiedätte sitten kun puhutaan henkilöistä joilla täyttyvät työperäisen oleskeluluvan kriteerit niin ihmettelen kyllä edustaja huhtasaari onko teillä jotain nimenomaisesti irakilaisia vastaan verrattuna vaikkapa filippiiniläisiin tai intialaisiin jotka hakevat työperäistä oleskelulupaa

jos heillä jää kiinni nimenomaan passin puuttumisesta työperäinen oleskelulupa niin minusta on myönteistä jos irakin sisäministeriö pystyy käsittelemään heidän passiensa uusimista myös suomesta käsin väliaikaisesti he myöntävät tietysti irakin passeja suomi käsittelee oleskelulupa anomukset omalta osaltaan osalla

arvoisa puhemies välittääkö kokoomus enemmän ulkomaalaisista kuin suomalaisista työttömistä ymmärtääkö kokoomus sitä että valtio köyhtyy siitä että me otamme ulkomailta suomeen halpatyövoimaa koska kukaan ei elä pohjaan poljetuilla palkoilla sitä pitää kompensoida yhteiskunnan erilaisilla tuilla ja lisäksi elättää perhe

suomalaisten puolia niin nyt kokoomus on keksinyt tällaisen tempun te haluatte paperittomista uutta työvoimaa joten tämä on nyt sisäministerin kutsuhuuto laittomille tulkaa suomeen
pyydän kiinnittämään huomiota että tämä ei ole puolueitten kyselytunti vaan tämä on hallituksen kyselytunti ja pyydän siinä mielessä huomioimaan tämän omissa puheissa nyt hallituksen edustaja vastaa ministeri mykkänen
arvoisa puhemies muistutan edustaja huhtasaarta siitä että työperäisen oleskeluluvan kriteerinä tarkastellaan työehtojen ja työehtosopimuksen mukaisuus ja saatavuusharkinta myöskin kuten tähänkin asti ei mitään halpatyömarkkinoita hyväksytä ja hallitus on budjettiriihessään nimenomaan myös

viimeisen viiden vuoden aikana työperäisen oleskeluluvan saaneista on tälläkin hetkellä yhdeksänkymmentä prosenttia töissä se on keskeinen voimavara varsinkin tulevaisuudessa jos haluamme ilman jatkuvia veronkorotuksia kustantaa eläkkeet terveyspalvelut me tarvitsemme työperäisesti suomeen tulevia siihen on selvät kriteerit muun muassa selvät matkustusasiakirjat plus sitten työperäisen oleskeluluvan kriteerit joita tietysti työministeriö valvoo minusta tämä on ehdottomasti suomalaisten etu jos näillä kriteereillä suomeen haluaa ja täyttää kriteerit niin silloin voi tänne töihin tulla

arvoisa puhemies meillä on tosiaankin ollut aiemmin vähän ongelmana että tiettyjä henkilöitä ei ole saatu palautettua takaisin irakiin koska paperit eivät ole olleet kunnossa no nyt ovat irakista tulossa viskaalit tänne jotta saadaan papereita kuntoon näille henkilöille jotka sitten olisivat mahdollisesti saamassa työperäisen oleskeluluvan oltuaan ensin turvapaikanhakijoina yksinkertaisen ihmisen yksinkertainen kysymys miksi ne eivät samalla vaivalla voi laittaa näitä papereita kuntoon myös niille henkilöille jotka eivät ole saamassa työlupaa jotta heidät voitaisiin käännyttää takaisin

niin me emme luonnollisesti valitse kuka irakin kansalainen menee tämän delegaation puheille hakemaan passinsa ajanmukaistamista ja se on se on tietysti näistä henkilöistä kiinni voisin kuvitella että sinne hakeutuu nimenomaan sellaisia henkilöitä jotka tietävät että heillä työperäisen oleskeluluvan saaminen on on ollut kiinni nimenomaan siitä puuttuvasta matkustusasiakirjasta mutta se on se on tietysti silloin näiden henkilöiden asia hakeutua tämä on vain lisämahdollisuus sinänsähän tässä ei nyt niin dramaattisesta asiasta ole kysymys koska meillä on esimerkiksi afganistanin tukholman lähetystö tehnyt aiemminkin tämmöisiä samantyyppisiä missioita joissa sitten tietyt henkilöllisyystodistusasiakirjat täyttävät henkilöt ovat voineet passejaan uusia samalla tarkoituksella

arvoisa puhemies monet suomalaiset ovat toivoneet että tänne tulleet maahanmuuttajat turvapaikanhakijat työllistyisivät nopeasti ja sitä kautta integroituisivat suomalaiseen yhteiskuntaan ja myöskin jo sinä odotusaikana saisivat täällä töitä ja voisivat niitä tehdä tämä varmasti mitä nyt kuvasitte on yksi keino näiden irakilaisten osalta mutta olisin kiinnostunut kuulemaan mitä muita keinoja on suunnitteilla jotta jotta ihmiset eivät turhautuisi vaan voisivat antaa täällä ollessaan sen työpanoksen mitä heiltä voidaan kohtuudella odottaa niiden osalta jotka sitten tänne suomeen jäisivät se että on on ollut työelämässä kiinni auttaisi tietysti tässä integroitumisessa aivan toisella nopeudella onko teillä ministeri mykkänen joitain muita keinoja suunnitteilla tässä kysymyksessä tai haluaako joku muu valtioneuvoston jäsen tähän

arvoisa puhemies hyvä kysymys ensisijainen tehtävä hallituksella on tietysti varmistaa se että ne jotka oleskeluluvan suomeen vainon takia saavat mahdollisimman nopeasti ohjautuvat ja patistetaankin töihin tässä tehdään hyvää yhteistyötä työministeri lindströmin kanssa myös siinä että se työ ensin linja aiempaa selkeämmin toimisi mitä tulee turvapaikanhakija aikaan vastaanottokeskuksessa mikä on sisäministeriön vastuulla niin meillä on nimenomaan mahdollisuus että kolme kuukautta täällä oltuaan jos on matkustusasiakirjat kunnossa voi laillisen työsuhteen solmia jos siihen työnantaja löytyy ja jos pystyy siihen ja myöskin pyritään vastaanottokeskuksessa tänä päivänä varsin kattavasti monelle kieliopintoja tarjoamaan kiitos kansalaisyhteiskunnalle paljon eläköityneitä opettajia erilaisia aatteellisia yhdistyksiä jotka auttavat kieliopintojen järjestämisessä koska tietysti aktiviteetti siellä kaikenlaisen radikalisoitumisen turhautumisen ilmiöiden välttämiseksi on on tärkeää tältä osin tehdään myös töitä miten esimerkiksi vakuutuskysymyksiä autetaan järjestämään mutta kyllä se oleellinen tämän työllistymisen osalta on varmasti se oleskeluluvan jälkeinen aika pyritään tekemään prosessi nopeaksi niin että

hallituksen linja se ei ole muuttunut yhtään mihinkään mutta mitä tulee sitten näihin prosesseihin niin hallitus on tehnyt toimenpiteitä nopeuttaakseen työlupaprosesseja joista on huomattu että siellä on pullonkauloja näitä pullonkauloja selvitetään siitä saadaan selvitys ihan lähiaikana mutta sitä ennen me olemme tehneet ihan konkreettisia päätöksiä liittyen siihen että käsittelemään näitä työlupia jotta nämä prosessit menisivät nopeammin eteenpäin kahdeksasta kuukaudesta tavoite neljään kuukauteen ja vielä kunnianhimoisemmaksi eli tätä mihin ministeri mykkänen tässä viittasi tehdään yhteistyössä smn kanssa

vihreä eduskuntaryhmä edustaja toivola olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies ylen mot julkaisi aikaisemmin tällä viikolla jutun jossa käsiteltiin kyselytutkimusta laajaa sellaista liittyen nuorten kokemaan seksuaaliseen häirintään kouluissa kyselyn tulokset olivat äärimmäisen pysäyttäviä pahimmillaan jopa joka jopa joka viides oli kokenut seksuaalista häirintää hyvin samansuuntaisia tuloksia on aikaisemmin saatu kouluterveyskyselyistä sekä pelastakaa lapset ryn vastikään julkaisemasta selvityksestä jonka ehkä pysäyttävin löydös oli että viisikymmentä prosenttia tytöistä ja yli kaksikymmentä prosenttia pojista ei kertoisi kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä aikuisille isolle joukolle oli myös epäselvää kenelle tästä pitäisi kertoa meidän on kyettävä luomaan lapsille ja nuorille tarpeeksi matalan kynnyksen väyliä ja polkuja ja aikuisia joille turvallisesti kertoa näistä asioista silloin keskiössä on ehdottomasti se turva ja luottamus mistä me kaikki olemme varmasti samaa mieltä tarvitaan aikuisia ja palveluita jotka ovat mahdollisimman lähestyttäviä ja häpeästä riisuvia

arvoisa puhemies kiitos edustaja toivolalle erittäin tärkeästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä josta hetki sitten juuri ennen kyselytuntia oli myöskin lukiolaisten kanssa mahdollisuus keskustella ja näitä huolia ja ratkaisuvaihtoehtoja kävimme läpi hallitushan on ryhtynyt hyvin määrätietoisesti omalta osaltaan toimiin jotta seksuaalinen häirintä voitaisiin suomalaisista kouluista päiväkodeista myöskin työpaikoilta ja yhteiskunnasta kitkeä mahdollisimman tehokkaasti eli aivan nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle ja kun puhutaan lapsista ja nuorista on selvää että kyse on erityisen vakavasta asiasta ja haavoittuvasta kohderyhmästä

ja prosessit kunnossa miten ilmoitetaan miten ennalta ehkäistään seksuaalista häirintää ja niin edelleen ja aivan oikein niin kuin puheenvuorossanne totesitte luottamus ilmapiiri ja sellainen matala kynnys ilmoittaa on aikuisten vastuulla luoda kouluun jotta lapset ja nuoret ovat turvassa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää tästä aiheesta lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa rouva puhemies ihan ensin kiitokset ministerille siitä että toimeen on ryhdytty tämä on ehdottomasti semmoinen asia joka on tässä salissa varmasti yhteinen asia ja huoli joka vaatii kaikilta toimia tämän motn kyselyn yhteydessä professori kristiina brunila nosti esiin opettajankoulutuksen ja hänen näkemyksensä oli vahvasti se että ehkä tähän häirintään liittyvät kysymykset ovat myös opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen heikkous ja silloin kun me puhumme tästä häirinnän tematiikasta on tärkeää muistaa että me puhumme samalla myös yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta me puhumme rakenteista tai eri vähemmistöryhmien asemasta yhteiskunnassa ja siitä kuinka usein nämä vähemmistöryhmät altistuvat ehkä vielä herkemmin tälle häirinnälle

puuttumisen kautta että myöskin ennaltaehkäisyn näkökulmasta kysyisinkin ministeriltä vielä minkälaisiin toimiin tästä näkökulmasta aiotte ryhtyä opettajankoulutus täydennyskoulutus ja riittävät resurssit

puhemies aivan oikein hallitus onkin jo ryhtynyt juuri näihin toimiin ja meillä on olemassa kansallinen opettajankoulutusfoorumi jossa ovat edustettuina kaikki opettajankoulutusta tarjoavat korkeakoulut ja kaikki keskeiset sidosryhmät ja joka kehittää suomalaista opettajankoulutusta eteenpäin tämä teema seksuaalinen häirintä on ollut siellä ryhmässä käsittelyssä ja otettu erittäin vakavasti samoin meillä on lisätty täydennyskoulutusta ja pyydetty myöskin opetushallitusta kanavoimaan lisäresursseja opettajien täydennyskoulutukseen nimenomaan tähän teemaan itse asiassa tällä hallituskaudella opettajankoulutukseen on tehty erittäin merkittävät lisäpanostukset puhutaan ihan kymmenistä miljoonista euroista opettajankoulutuksen kehittämiseen ja meillä on se iloinen tilanne että suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita näin uskallan sanoa ja osallistuvat myös erittäin mielellään ja aktiivisesti opettajankoulutukseen kun se mahdollisuus heille vain tarjoutuu sen lisäksi tähän työhön ovat sitoutuneet mukaan kaikki meidän keskeiset sidosryhmät kuntia on paljon mukana toivomme että kaikki saisimme siihen mukaan ja tässä on myöskin mahdollisuus välittää sitä viestiä ja samoin opettajien ammattijärjestöt ja niin edelleen

rouva puhemies laajennan häirintätematiikkaa kulttuurialoille ministeri terho te vastaanotitte selvityksen jossa selvitettiin elokuva teatteri ja kulttuurialojen häirintätapauksia ja ilmoititte että valtio ei voi tukea sellaista toimintaa jatkossa jossa ilmenee tällaisia epäasiallisia toimintatapoja kysyisin teiltä millaisella aikataululla tulemme saamaan käyttöön tällaisen seurantamekanismin jota olette mediassa esittänyt jotta valtion tuen saajien tilanne saadaan varmasti selville ja oletteko harkinnut että tätä käytäntöä voisi laajentaa esimerkiksi myös urheilupolitiikkaan

arvoisa puhemies kiitokset kysyjälle otit tärkeän asian esiin todella ajankohtaisen asian eilen vastaanotin tämän selvityksen jonka keväällä käynnistin selvityshenkilö paanetojalta joka oli tehnyt mittavan kattavan ja ansiokkaan selvityksen kesän aikana laajasti kenttää kuullen hän teki pitkän listan toimenpide esityksiä joista osa kohdistuu omalle ministeriölleni osa muille ministeriöille osa oppilaitoksille osa alalle itselleen näistä esityksistä jotka kohdistuivat nimenomaan omalle ministeriölleni keskeisiä ensinnäkin nimenomaan tarve parantaa tukijärjestelmiä siten että tuen saajat ymmärtävät omat työnantajavelvoitteensa joihin keskeisenä tietysti kuuluu se että työnantajan tulee valvoa sitä että työpaikalla voi työskennellä ilman häirintää ja pelkoa häirinnästä toisekseen hän esitti tätä mainitsemaanne seurantamekanismia jota myös lähdetään välittömästi edistämään ja kolmannekseen koulutusta kaikkia näitä tullaan laittamaan yhdessä alan kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla eteenpäin nimenomaan yhteistyössä alaa kuullen jotta tässä päästään myös

arvoisa puhemies seksuaalisen häirinnän laajuus kaikessa murheellisuudessaan on kuluneen vuoden aikana tullut nyt kaikille ilmeiseksi erityisesti me too liike on avannut meidän kaikkien silmät seksuaalisesta häirinnästä on myös erittäin paljon tutkittua tietoa johon tässä on jo viitattu viittaan itse vielä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tasa arvobarometriin joka on varmasti yksi luotetuimpia lähteitä kun tutkimme sitä mitä seksuaalista häirintää suomessa on naisista kolmekymmentäkahdeksan prosenttia ja miehistä miehistä seitsemäntoista prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää kuluneen kahden viime vuoden aikana

ikään kuin lakiuskovaisia ja se kuvastaa myös meidän moraaliamme nyt kysyisin teiltä oikeusministeri häkkänen millaisia toimenpiteitä te suunnittelette nyt seksuaalisen häirinnän häirinnän kitkemiseksi lainsäädännöllä voitteko esimerkiksi ajatella että laajentaisitte seksuaalisen häirinnän määritelmää sanalliseen ja kuvalliseen häirintään
arvoisa puhemies kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä siitä että seksuaalista häirintää pitää kitkeä itse asiassa varmaan kaikki myös ulkomaita myöten ovat sitä mieltä että pitää kitkeä seksuaalista häirintää oikeusministeriökin on käynnistänyt laaja alaisen kampanjan jossa on paljon mukana kaupunkeja erilaisia järjestöjä yhteisöjä samalla kuultiin myös että ministerit grahn laasonen ja terho ovat käynnistäneet keskusteluja omilla sektoreillaan ja monet muut ministeriöt jari lindström on käynnistänyt työmarkkinajärjestöjen keskustelun jossa saadaan käytännössä kaikki yhteisöt mukaan siihen että seksuaalinen häirintä kitketään suomesta mutta kun tulee kysymys siitä mitä on seksuaalinen häirintä ja samaan aikaan esimerkiksi rikoslain periaatteet tarkkarajaisuudesta jota perustuslakivaliokunta vahtii täällä niin on hyvin haasteellista kirjata esimerkiksi rikoslakiin tarkkaan erilaisia häirinnän muotoja sen takia sitä on hyvin vaikea tehdä ja kysymys on enemmänkin siitä että meillä on nyt jo tasa arvolaissa ja työelämää koskevissa lainsäädännöissä ja myös rikoslaissa tietyt reunaehdot mutta kyse on nyt asennemuokkauksesta ja siitä yleisestä ilmapiiristä jota nyt kouluissa ja muualla on lähdetty tekemään

puhemies kaiken syrjinnän ja kiusaamisen kitkeminen ja nollatoleranssin saaminen on erittäin tärkeää erityisen tärkeää on tämä kun puhumme pienistä lapsista ja on erinomaista että meillä on nyt uusi varhaiskasvatuslaki johon on ensimmäistä kertaa kirjattu lakipykälään että kiusaamista pitää ennaltaehkäistä ja kitkeä kaikilla muilla kouluasteillahan tämä on jo lakiin kirjattu

arvoisa puhemies meillä on todella suomessa nyt voimassa uusi varhaiskasvatuslaki joka alleviivaa lapsen edun ensisijaisuutta ja ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuslakiin on tuotu myös ne pykälät joissa yksiselitteisesti sanotaan että lasta on suojattava kiusaamiselta ja häirinnältä näin juuri nimenomaan kuin edustaja zyskowicz tässä totesi mutta vakava asia ja kun se on siellä lainsäädännössä niin siitä se pitää tietysti vielä saada käytäntöön meillä on paljon ymmärrystä siitä kun puhutaan koulukiusaamisesta että sen ensimmäiset merkit näkyvät jo siellä lapsuudessa ja siellä pystytään myös parhaiten ennaltaehkäisemään sitä opettamalla kaveritaitoja tulemaan toimeen ja niin edelleen toinen keskeinen asia mikä enemmän tähän kysymykseen liittyy on tietysti henkilöstön osaaminen ja koulutus siihen niin kuin kerroin on panostettu ja varhaiskasvatuksen uudessa lainsäädännössä kiinnitetään aivan erityisesti huomiota siihen että meillä on päiväkodeissa osaavia opettajia ja muuta henkilöstöä jotka pystyvät ennaltaehkäisemään näitä ongelmia ja puuttumaan niihin

seuraava kysymys vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja myllykoski
arvoisa rouva puhemies viime torstaina käsittelimme hartaasti ja pitkään kyselytunnilla irtisanomissuojan heikentämistä silloin oppositiosta koetettiin tuoda esille että pitäisikö nyt hallituksen nopeasti reagoida niin että työmarkkinat eivät eskaloidu siten että meillä tulee työtaistelutoimenpiteitä tässä hyvässä noususuhdanteessa jota hallitus on osaltaan omien sanojensa mukaan ja meidänkin siunaten kyllä tehnyt työllisyysaste on noussut vientiteollisuus vetää nyt teollisuusliitto on ilmoittanut jo ensimmäisistä toimenpiteistä aloittaa ylityökielto kysynkin nyt ministereiltä mitä voitaisiin nyt tehdä hallituksen puolelta kasvoja menettämättä ketään syyllistämättä että voimme luoda tänä syksynä kuitenkin työmarkkinoille rauhan ja palauttaa sen hyvän tekemisen tahdon vaikka vasemmistoliitto kikyä vastustikin ainoana eduskuntapuolueena ja mennä talven yli niin uusiin eduskuntavaaleihin ja tämä asia voitaisiin vaikkapa selvitysmiehen avulla käydä vielä uudelleen läpi

arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja myllykoskelle rakentavasta puheenvuorosta tähän tosi vaikeaan kysymykseen hallitus on tietenkin päättänyt tehdä näitä toimenpiteitään mutta olemme jo vastanneet näihin kysymyksiin liittyen nyt tähän irtisanomissuojan helpottamiseen että voiko siellä joitain liikkeitä tehdä me olemme tätä jatkuvasti peranneet kilpailukykyministereitten kesken minkälaisia toimia voitaisiin tehdä sen sisällön puolella olen myös käynyt keskustelua työmarkkinajohtajien kanssa että jos me jotakin teemme onko sillä mitään vaikutusta osin ne vastaukset ovat tämäntyyppisiä vaikuttava teko on se että vedettäisiin tämä esitys pois ja siihen hallitus ei ryhdy siihen hallitus ei ryhdy olen sanonut sen aikoja sitten että hallituksen tavoite on työllistämiskynnyksen alentaminen ja työllistämisen riskin pienentäminen pienissä yrityksissä me emme halua tässä mitään riitaa ja me olemme valmiita keskustelemaan asioista mutta jos lähtökohta on se että tässä ei ole löydettävissä jotain kompromissia niin silloin tietenkin on hankala tilanne
koska viime kyselytunnilla käytiin tästä keskustelua yli puoli tuntia niin nyt otetaan vain yksi lisäkysymys ja se on edustaja
arvoisa rouva puhemies me olemme yhtä mieltä siitä että työllisyyden kynnyksiä pitää madaltaa se on meidän jokaisen yhteinen tahto tässä salissa mutta haluankin nyt muistuttaa että aivan pieni hetki sitten teimme yt lakiin muutoksen jossa kolmestakymmenestä kahteenkymmeneen henkilöön yt menettelyä ulotettiin silloin suomen yrittäjät erittäin voimakkaasti toi esille sen että tästä tulee kasvun kynnys nyt haluankin kysyä pohditteko tätä esitystä tehdessänne sitä mitä tämä tarkoittaa niille yrityksille jotka haluavat palkata sen kahdennenkymmenennen työntekijän se on kasvun este ne yritykset halua ottaa sitä uutta prosessia päälleen ja menettää sitä omaa päätöksentekovaltaansa työllistäessään uusia työntekijöitä koska heille tulee irtisanomisprosessista aivan erilainen nyt pyydän oikeasti harkitsemaan kun tiedän että polvillanikaan pyytäminen ei teitä saa enää tästä perääntymään mutta pohtisitte vielä vaikkapa selvitysmiehen tutkimuksilla sitä onko tässä nyt ristiriita hallituksen omien tavoitteitten kanssa vai voimmeko edetä yhdessä opposition teitä tukien että tästä asiasta päästään yli
arvoisa rouva puhemies totta kai me olemme tätä pohtineet aina kun joku numeromäärä joku henkilömäärä asetetaan johonkin silloin aina se on joku raja tämä kaksikymmentä tuli yt laista kuten hyvin tiedätte mutta se tavoite joka tässä hallituksella on on nimenomaan pienissä yrityksissä yrityksissä joissa se virherekrytointi voi aiheuttaa sille yritykselle sellaisen tilanteen että se yritys voi mennä nurin sen koeajan jälkeenkin voi tapahtua näin meillä ei ole tällä hetkellä menettelyä tälle jos tulee ongelmia tai se menettely on hyvin raskas siksi me olemme rakentamassa se ei ei ole mikään naamaperusteinen se ei todellakaan ole mikään mielivaltainen vaan se edelleen perustuu varoitukseen ja keskusteluun mutta pienessä yrityksessä ei ole välttämättä olemassa mitään uutta työtehtävää mihin tämmöinen henkilö voidaan sijoittaa vaan se voi aiheuttaa sille yritykselle jopa konkurssin

työllistämisen potentiaalin me elämme maailmassa jossa työn luonne muuttuu koko ajan ja meidän tehtävämme on luoda työmahdollisuuksia työmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömälle ihmiselle joka on etsinyt töitä tätä kautta niissä kymmenissätuhansissa kymmenissätuhansissa pienissä yrityksissä on sitä potentiaalia tämä on siis mahdollisuus työhön työmahdollisuuksia parasta työttömyysturvaa on mahdollisuus saada työpaikka ja siksi me teemme näitä työn kysyntää lisääviä toimia haluan muistuttaa siitä että edelleen pitää olla syy irtisanomiselle se ei saa olla mielivaltaista ei saa antaa vääriä kuvia että tämä olisi joku pärstäkerroinlaki ei pitää olla perusteltu syy ja laki turvaa työntekijää kuitenkin joka

rkpn mielestä kaikkien yhdeksännen luokan päättävien tulee osata lukea kirjoittaa ja laskea hyvin tällä hetkellä noin kymmeneltä prosentilta yhdeksännen luokan päättävistä puuttuu kuitenkin riittävät taidot jatkaa opiskelua kunnilla on oltava riittävä rahoitus jotta ne voivat tarvittaessa järjestää oppilaalle lisävuoden peruskoulutuksessa lisävuosi voisi olla oppilaalle oikea tapa hankkia tarvittavat tiedot ja taidot ja myös vahvistaa hänen motivaationsa opiskelun jatkamiseen

tämä on kysymys

arvoisa puhemies näin onkin elikkä se on yksi hyvä vaihtoehto muiden joukossa on todella tilanne se että meillä peruskoulun päättäneistä jopa yksitoista prosenttia läpäisee peruskoulun saavuttamatta sellaista monipuolista lukutaitoa jolla pärjäisi toisen asteen opinnoissa ja myöhemmin elämässä suomalaiset lapset ovat pisa tutkimuksen mukaan ihan maailman parhaimmistoa lukemisessa mutta meillä on huolestuttavia merkkejä lukuinnostuksen hiipumisesta mikä väistämättä vaikuttaa myöskin lukutaidon tasoon ja oppimistuloksiin huomenna perjantaina julkistetaan kansallisen lukutaitofoorumin suuntaviivat eli koko suomen suuntaviivat lukutaidon ja lukuinnon edistämiseen suomessa laaja työ kirjailija juha itkosen johdolla ja mukana ovat niin kirjastot vanhemmat koulut

töitä tehneet elikkä tässä on merkittävä panostus siihen on myöskin taloudellisesti satsattu ja panostettu että meillä on näyttävät näkyvät toimet joilla pyritään siihen että saisimme koko suomen mukaan lukuliikkeeseen joka kannustaisi lapsia lukemaan me voimme vaikuttaa siihen ihan jokainen itse myös näyttämällä esimerkkiä ja lukemalla lapsille

perheen sosioekonominen tausta on valitettavasti saanut entistä suuremman merkityksen koulumenestykselle rkp haluaa pysäyttää tämän kehityksen kaikille lapsille on on annettava samat edellytykset menestyä ryhmäkokojen tulee aina vastata ryhmän kokoonpanoa jotta kaikkien lasten oikeus oppimiseen turvataan päiväkoteja ja kouluja tulisi myös vahvistaa positiivisen erityiskohtelun ja järkevän kaavoitus ja asuntopolitiikan avulla kysyn ministeri grahn laasoselta

otetaan nämä kaksi lisäkysystä tähän perään ja sen jälkeen vasta ministerin vastaus edustajat puumala ja gustafsson
arvoisa puhemies aihepiirihän on valtavan tärkeä on mahdotonta ajatella että siellä toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa päästäisiin hyvin eteenpäin jos perusasioissa luetun ymmärtämisessä ja jopa lukemisessa on haastetta suomelle tämä on valtava haaste meillähän käy täällä joka viikko maailmalta ihmisiä katsomassa suomalaista koulutusihmettä josta me olemme ylpeitä me olemme sen yhdessä tehneet näin täytyy olla myös tulevaisuudessa ei anneta perustan murentua arvoisa ministeri me olemme keskustassa miettineet sen ohella ja sen sijassa mitä rkpn edustajat tässä hyvin esittivät että pitäisikö se perusta laittaa kuntoon että esikoulu peruskoulun ykkös ja kakkosluokka muodostaisivat kokonaisuuden jossa oltaisiin sellainen aika että siellä saataisiin ne perustaidot hallintaan tuettaisiin vanhempia mahdollisimman hyvin jos jollakin hyvin asiat tarttuvat sieltä voitaisiin mennä vähän nopeamminkin eteenpäin mutta tarvittaessa siellä voitaisiin olla pidempään pidempään puhumme pienten lasten koulusta mitä ajattelette tästä keskustan avauksesta laitetaan perusta kuntoon pelastetaan suomalainen koulutus
arvoisa puhemies toivon ymmärrystä siihen että käytän kaksi lausetta edustaja sarkomaa tölväisi mielestämme kohtuuttomasti sosiaalidemokraatteja jotka varhaiskasvatuslain yhteydessä halusivat sellaisia lainsäädäntömuutoksia joista muun muassa opettajien ammattijärjestöltä saimme kiitosta ja tukea olisimme halunneet palauttaa subjektiivisen päivähoidon ja pienentää lasten ryhmäkokoa

kysymys on ettekö ole minun kanssani samaa mieltä
no niin tässä oli kolme mutta kaikki liittyivät toisiinsa joten näihin näihin pystyy minuutissa
vastaamaan arvoisa puhemies uskon että olemme kaikki samaa mieltä siitä että peruskoulun keskeinen arvo on tasa arvo suomalainen peruskoulu on loistanut sillä että meillä meillä on tasa arvoinen järjestelmä luodaan tasa arvoisia mahdollisuuksia on totta että maailmassa jossa lapset tulevat entistä moninaisemmista taustoista on myös haasteita tasa arvoisen peruskoulun toteuttamisessa se näkyy oppimistuloksissa ja näihin vastaamiseksi on erittäin pontevasti ryhdytty toimimaan elikkä meillä on kaksinkertaistettu budjettiin koulutuksen tasa arvorahat luodaan ensimmäistä kertaa myös päiväkoteihin se se toimintamalli varhaiskasvatus pitää nostaa esille kyllä tässäkin yhteydessä koska ne varhaiset vuodet ovat ihan keskeiset tämän hallituksen aikana tällä viikolla julkistetun oecd raportin mukaan osallistuminen varhaiskasvatukseen on kasvanut suomessa se on erittäin hyvä uutinen samoin on luotu tämä uusi

kysymys vastaus periaatteella kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja tanus
arvoisa puhemies vanhustenhoidon kokonaistilanne on maassamme monin paikoin hälyttävä palvelujen määrää ja laatua ei ole saatu lisättyä tarpeen mukaan vanhustenhoito ontuu niin laitoksissa kuin kotihoidossakin resursseja on liian vähän hoitajamitoitus on liian pieni tarpeeseen nähden hoitajat väsyvät eikä haamuhoitajista toisin sanoen työlistoille ilmestyneistä nimistä jotka eivät oikeasti ole paikalla työtä tekemässä ole mitään apua elokuun budjettiriihessä hallitus valitettavasti sivuutti tyystin vanhustenhoidon heikon tilanteen kysyisinkin asianosaisilta ministereiltä voimmeko nykyisessä tilanteessa taata inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden kuinka laiminlyönteihin puututaan ja miten valvontaa tullaan

arvoisa puhemies laajaan kysymykseen vastaus ensinnäkin lainsäädännöllä eduskunta teki viime vaalikaudella erinomaisen pohjan suomalaisten ikääntymiselle vanhuspalvelulain muodossa minusta tuo laki on monilta osin hyvä samoin laatusuositukset jotka ohjaavat kuntien käytännön toimintaa ja niitä on moneen otteeseen päivitetty lisäksi tiedostamme että kuntien taloustilanne on parempi kuin pitkään pitkään aikaan eli tältä osin valtioneuvoston jäsenenä kysymykseen vastaaminen tämän talon puitteissa ja hallituksen rahanjaon näkökulmasta kuntien talouden tukemisen näkökulmasta asioiden pitäisi olla paremmin joudun valitettavasti yhtymään vähintään yksittäistapausten osalta tilannekuvaan jonka te edustaja tanus puheenvuorossanne maalasitte se ei onneksi ole koko totuus mutta tältä osin totean että ja kuntien taloustilanteen pitäisi mahdollistaa ikäihmisten parempi kohtelu ja siltä osin jatkan mielelläni vuoropuhelua suomalaisen kuntakentän kanssa siitä että henkilöstönkin jaksaminen voidaan paremmin

keskustan eduskuntaryhmä edustaja anttila olkaa hyvä
arvoisa puhemies ruokaturvallisuus on suomalaisen ruuantuotannon kivijalka ja sitä valvotaan meillä on tuontivalvonta hyvin tehokasta mutta tästä huolimatta nyt kuitenkin s ryhmä tuo suomeen broilerileikkeleitä jotka tulevat brasiliasta euroopan komissio on kesällä asettanut brasilian lihantarkastuksen epäilyksenalaiseksi epäilyksenalaiseksi ja samalla pistänyt brasilian suurimmat siipikarjantuottajat eun mustalle listalle kuitenkin tästä huolimatta suomeen tuodaan nyt sitten tätä brasilialaista broilerileikkelelihaa ja siitä s ryhmä sitten valmistaa tuotteita eli oman tuotemerkkinsä alla ja sen tuotteen informaatiosta ei näy mistä se liha on ja mitä se on kysyn maatalousministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä että tällaisen lihan tuonti todella voitaisiin estää koska se on selkeästi eun komissionkin toimesta asetettu epäilyksenalaiseksi

arvoisa rouva puhemies tähän edustaja anttilan esittämään kysymykseen kulminoituu yksi keskeinen ongelma meidän elintarvikemarkkinoillamme meille tulee tänne tuotteita meille tulee tänne raaka aineita jotka eivät ole suomen lainsäädännön meidän säädöksiemme eivätkä myöskään euroopan unionin säädösten mukaisella tavalla tuotettuja eivät sosiaalisesti kestävästi eivät eläinten hyvinvoinnin kannalta kestävästi eivät terveyden kannalta kestävästi eivät ympäristön kannalta kestävästi pitää saada loppumaan pidän erittäin arveluttavana s ryhmän toimintaa tässä mielessä erittäin arveluttavana ja nämä private label tuotteet kaupan omat merkit ovat tästä se jäävuoren huippu jolla kiristetään sitten brändituotteita joista me tiedämme miten ne on tuotettu minkälaisin kriteerein sen vuoksi hallitus on tiukentanut alkuperämerkintöjä me olemme nyt tänään hyväksyneet valtioneuvostossa uuden elintarvikemarkkinalain joka tuo varmasti reiluutta tähän me käymme euroopan unionin sisällä

kokoomuksen eduskuntaryhmä edustaja vahasalo
arvoisa puhemies talouden rattaat täytyy pitää pyörimässä ja maamme kilpailukykyisenä talouden kasvu ei ole mahdollista ilman toimivaa liikennejärjestelmää suomi tarvitsee pitkän linjan investointistrategian tulevaisuuden infrahankkeisiin ruotsi panostaa yli viisi kertaa enemmän resursseja liikenneverkkoon kuin suomi koko maassa keskustellaan erityisesti alemman tieverkon huonosta kunnosta ja esimerkiksi uudellamaalla tilanne on erittäin huono uusimaa on suomen veturi ja talouden selkäranka jolla on kolminkertainen liikennemäärä mutta kuitenkin koko maan huonoimmat tiet kyseessä on ongelma joka koskettaa aivan koko maata ja uusimaa on tässä vain vuorenhuippu budjettirahat eivät tule ikinä riittämään kustannusvajeen kuromiseksi ja me tarvitsemme sen vuoksi muitakin toimenpiteitä kysyisin hallitukselta miten on ajateltu hoitaa tämä asia korjausvelan osalta ja löytää uusia rahoituskeinoja

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin ajankohtainen kysymys ja uskon että me kaikki kannamme huolta siitä että meidän tiestömme ja inframme ovat jatkuvasti huonommassa kunnossa meidän korjausvelkamme ylittää jo kaksi miljardia euroa ja kasvaa sadalla miljoonalla vuosittain parlamentaarisessa työryhmässä olemme sopineet siitä että tarvitsemme kolmesataa miljoonaa per vuosi lisää rahoitusta perusväylänpitoon ja toivon myöskin että tätä perusväylänpidon rahoituksen tasoa voidaan tulevissa hallitusneuvotteluissa pitää esillä toinen asia jota pidän tärkeänä on se että käymme läpi myöskin sitä että muodostamme kaksitoista vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa parhaillaan eduskunnassa tämän osalta teemme parlamentaarista yhteistyötä ja huolehdimme siitä että suomella on jatkossa kaksitoista vuotinen suunnitelma siitä miten meidän infraamme kehitetään tämän lisäksi olemme sopineet talvikunnossapidon kriteereistä sekä lisänneet siihen myöskin rahoitusta

arvoisa puhemies liikenneministeri kuvasi erinomaisesti sitä työtä mitä lvmssä tehdään näin valtiovarainministeriön näkökulmasta haluan kiinnittää huomiota siihen että tämän hallituskauden aikana yhtenä hallitusohjelman strategisena valintana me olemme käyttäneet perustienpitoon ja korjausvelan purkamiseen enemmän rahaa kuin oikeastaan vuosiin aikaisemmin tai kuin edellisen hallituksen aikana käytettiin ja samaan aikaan on useita isoja infrahankkeita liikkeellä nyt nyt tämä hallitusohjelman erityispanostus päättyy ensi vuoden alussa me teemme jonkinlaisen siltarahoituksen tähän väliin mutta korjausvelan purkaminen on iso kysymys kysymys jota on rahoitettu nyt tällä kaudella omaisuustuloilla ja se on ehdottomasti seuraavan hallituksen päätös miten jatkaa tätä korjausvelan purkamista se on osa isoa kokonaisuutta jossa pyritään ratkomaan miten nämä isot strategiset hankkeet saadaan aikaan miten miten maakunnalliset kehityshankkeet ja ja tätä ongelmaa pyrimme yhdessä ratkomaan

kellojen siirtelystä on pitkään toivottu joitain tuloksia ja nyt sen kellon viisarit vihdoin nytkähtivät eteenpäin siniset on eu kriittinen puolue ja meidän on ihmetyttänyt se miten miten näinkin pieni asia kuin kellon viisareitten siirtely kiinnostaa brysselissä näin näin paljon muun muassa sampo terho on blogissaan tätä käsitellyt mielenkiintoisella tavalla mutta nyt se onneksi meni eteenpäin ja kukin kukin saa asiaan ottaa kantaa asiasta tehtiin myös kansalaisaloite ja on syytä kiittää myös liikenne ja viestintävaliokunnan jäseniä jotka yksimielisesti tähän päätyivät nyt on mahdollisuus kuitenkin valita myös se aikavyöhyke mihin mennään onko pohdittu mihin aikavyöhykkeeseen suomen esimerkiksi taloudellisessa mielessä kannattaisi mennä ja koska tämä kellojen siirtely loppuu

arvoisa rouva puhemies komissio on todellakin tehnyt ehdotuksen siitä että euroopan unionin jäsenmaissa luovuttaisiin kellojen siirtelystä ensi vuoden aikana ja ne maat jotka jäisivät kesäaikaan siirtäisivät kellojaan viimeistä kertaa viimeisenä viimeisenä päivänä maaliskuuta ensi vuonna ja ne jotka jäisivät normaaliaikaan tai talviaikaan tekevät sitä lokakuun lopussa

voi ottaa kantaa lisäksi on jo menossa asiantuntijaselvityksiä ja kiitoksia kiitoksia myöskin valiokunnalle jonka mietinnön taustallakin on jo olemassa jonkun verran selvityksiä siitä miten kansanterveydellisistä syistä elinkeinoelämän näkökulmasta eri ajat vaikuttavat meidän arkeemme tämän jälkeen valtioneuvosto tekee asiasta ehdotuksen ja eduskunta tekee asiasta päätöksen ja yhdessä muodostamme suomen kannan

irakin vakauttamiseen

päätöksen myötä noin sadasta sotilaasta noin kahdeksaankymmeneen ja tämä luku pitää sisällään osallistumisen koulutus ja neuvonantotehtäviin sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta hallinto ja tukitehtäviin tärkeää on myös huomata että tämä kahdeksaankymmeneen sotilaan määrä pitää sisällään mahdollisen ja todennäköisen suomen osallistumisen naton

sotilaan osallistumisesta valiokunnan varsinainen päätösehdotus eduskunnalle on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta toisekseen hieman luonnehdintaa tästä oir operaatiosta se on siis isilin vastaisen kansainvälisen koalition johtama operaatio vuonna kaksituhattaneljätoista käynnistyneen operaation tavoitteena irakissa on isilin pysäyttäminen heikentäminen ja lopulta tuhoaminen irakin turvallisuusjoukkojen suorituskykyjen kehittäminen ja turvallisuustilanteen vakauttaminen operaatioon osallistuu kaksikymmentäkuusi maata yhteensä yli yhdeksällätuhannella sotilaalla koulutustoiminta ja neuvonantotoiminta ovat keskeinen toimintaa oir operaatiolla ei ole varsinaista ykn mandaattia mutta se tukeutuu ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan ja irakin hallituksen pyyntöön suomi osana toteutettavaan turvallisuussektorin koulutus ja neuvonantoyhteistyöhön vuodesta viisitoista alkaen suomi on osallistumisensa aikana suorittanut koulutus ja neuvonantotehtäviä kurdien peshmerga joukoille sekä irakin keskushallinnon alaisille turvallisuusjoukoille pohjois irakissa ja myös muualla irakin alueella selonteon mukaan suomalaisten antama koulutus irakissa on parantanut koulutettavien joukkojen kykyä toimia kokonaisena yksikkönä ja kehittänyt kykyä selviytyä taistelutilanteessa sekä luonut perusteita hallita turvallisuustilanteita ja alu eita lääkintäkoulutus on pienentänyt haavoittuneiden kuolleisuutta ja etenkin improvisoituihin räjähteisiin liittyvä koulutus on vähentänyt tappioita koulutettavien keskuudessa uuden operaation osalla on ehkä

kaksi keskeistä muutosta ensinnäkin selonteossa kerrotaan että suomen osallistumisen painopistettä on tarkoitus muuttaa ja se siirretään irakin keskushallinnon hallitsemalle alueelle erbiliin tukeutumista jatketaan toistaiseksi saadun selvityksen mukaan oir operaatio on transformaatiovaiheessa ja tämä vaikuttaa suoraan myös suomalaisten tuleviin tehtäviin operaatiossa tärkeää

on havaita se että taistelevien joukkojen koulutuksesta ollaan nyt siirtymässä kohti alueen turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutusta tarkoituksena on muuntaa taistelutehtävissä olleet joukot normaaliksi rauhanajan turvallisuuskoneistoksi jolla on kansan luottamus ja joka tavanomaisin keinoin pitää

joukkojen asemaan me toistamme aikaisemman arvion vuodelta seitsemäntoista että kyseessä on olosuhteista johtuva korkean uhkatason operaatio isil

kykenee maassa ja selonteon mukaan oir operaatiojoukot ovat potentiaalinen iskukohde

suunnitellusti eivätkä suomalaisjoukot ole kärsineet tappioita valiokunta korostaa tästä huolimatta sen merkitystä että joukkojen toimintaa irakissa suunnitellaan ja kehitetään jatkossakin näkökulmasta joka minimoi riskit suomalaisjoukkojen osalta valiokunta korostaa että

kaikkiin uhkakuviin on varauduttava perusteellisesti suomen osallistumisen painopisteen ja toiminta alueen nyt muuttuessa neljäntenä

huomiona nostan esille tilanteen irakissa jota valiokunta lausunnossaan käsittelee huomattavasti laajemmin kuin tässä suullisesti esittelen selontekoon sisältyy

antanee aihetta pieneen debattiin ei kovin pitkään pieneen kuitenkin pyydän nyt niitä edustajia jotka nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista irak operaatioon selonteossa esitetyllä tavalla näemme osallistumisen operaatioon osana suomen globaalin vastuun kantamista mikä on mielestämme myöskin osa suomen ulkopolitiikkaa irakin tueksi perustetulla kansainvälisellä koalitiolla on ollut aidosti ratkaiseva merkitys isilin vastaisessa taistelussa ja myöskin tuloksia on saatu aikaan vaikka tällä hetkellä isilin asema on heikentynyt on kuitenkin huolehdittava siitä että kyetään aidosti puuttumaan niihin juurisyihin miksi varsinkin nuoret ovat lähteneet mukaan isilin toimintaan näitä ovat niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä jo totesi työttömyys koulutuksen puute näköalattomuus ja niin edelleen niinpä myös irakissa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa jotta voisimme toisaalta vakauttaa irakin tilannetta ja ennaltaehkäistä isilin uutta

puheenjohtaja valiokuntien koko lailla yksimieliset käsittelyt kertovat myöskin siitä että tämä hallituksen esittämä linjaus nauttii varsin laajaa saumatontakin tukea eduskunnan piirissä niin ulkoasiainvaliokuntaa kuin puolustusvaliokuntaakin koskien ja näin tietysti on hyvä suomi on tässä asiassa nyt itse asiassa ottamassa lisää vastuuta ulkoasiainministeri tuossa äsken viittasi muun ohella siihen että me haluamme olla tarkemmin perillä näistä kysymyksistä perustamalla suurlähetystömme

kuitenkin haluaisin hieman kuulla ministerin arvioita siitä miten hän näkee tällä hetkellä euroopan unionin tavan ja ikään kuin päätökset sen suhteen kuinka euroopan unionin

yhtenäisyys

arvoisa puhemies alueellinen sota irakissa on käytännöllisesti katsoen ohi taikka lähes ohi isilin osalta mutta niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa aivan oikein todettu se raadollinen puoli isiliä tällaisena aatteena ja ideana ei ole

vakauttamisoperaationa jossa pyritään vahvistamaan irakin oman turvallisuusjärjestelmän vastuun ottamista omasta omasta alueestaan omista kansalaisistaan mutta myös siltä kannalta että sen yhteiskuntaolot vähitellen tulevat sellaisiksi että elämä rauhoittuu pitkän päälle myös sitä kautta minäkin pidän erittäin tärkeänä sitä että tällaiset vaikeat asiat joihin liittyy myös omien rauhanturvaajiemme turvallisuusnäkökulmat voidaan tehdä eduskunnassa mahdollisimman laajan poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta

puhemies mielestäni oleellista on se miten nyt siirrymme sotilaallisesta konfliktista nimenomaan tähän yhteiskuntarauhan rakentamiseen mikä edellyttää näiltä toimijoilta tällaista toiminnan muutosta meidän tarkoituksenamme on luoda elämän edellytyksiä ja siirtää irakilaisille mahdollisuuksia rakentaa omaa yhteiskuntaansa tässä keskeistä on tarkastella sitä toimintaympäristöä muun muassa ylisukupolvisuuden kautta eli siten miten me

arvoisa puhemies on tärkeä maa myös suomelle meillä on sinne itse asiassa jo pitkään jatkuneet suhteet tietysti sodat ovat tätä kehitystä keskeyttäneet ja nyt meillä on sitten irakilaisia pakolaisia täällä jotka seuraavat hyvin intensiivisesti mitä heidän entisessä asuinpaikassaan ja maassaan tapahtuu mahdollisesti suunnittelevat paluuta sinne kun olot ovat turvalliset on tärkeää että osallistumme tähän operaatioon ja oirn jatko operaatioon mutta yhtä tärkeää on että katsomme jo siviiliyhteiskuntaa ja siviiliyhteiskunnan kehittämistä panemme siihen voimavaroja täällä on jo tuotu esiin irakin ympäristön tilanne valiokunnassa kuulimme asiantuntijoita jotka kertoivat basran tilanteesta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta suolan vaikutuksesta veteen juomaveteen viljelykseen kaikkeen tähän ja ja tämä aiheuttaa myöskin yhteiskunnallista levottomuutta ja tuo yhteiskuntaan tällaisia riskejä on myös tärkeää seurata radikalisaatiota irakissa vaaleja poliitikot joilla on tällainen ehkä lännen vastainen agenda myöskin al sadr ja hänen kannattajansa ovat hyvin kriittisiä miten ministeri näkee tämän tyyppiset poliittiset riskit irakissa

puhemies irakin vakaus tietysti on meidän kannaltamme siinä mielessä tärkeä asia että turvapaikkakriisin yhteydessä euroopan läpi maahamme vaelsi suuri joukko irakilaisia heillä ei ollut suurellakaan osalla oikeutta turvapaikkaan nyt heidät pitäisi pystyä palauttamaan kotimaahansa ja siellä pitäisi olla siihen riittävät olosuhteet tässä kuitenkin on ongelmana se että irak ei kaikissa tapauksissa ota kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kansalaisiaan takaisin maahan ja tämä heittää varjon kaiken yhteistyön päälle jota irakin kanssa tehdään kaikki yhteistyö irakin kanssa tulisikin asettaa kyseenalaiseksi kunnes tämä asia tulee kuntoon tämä on kannaltamme hyvin nöyryyttävää ja on käsittämätön ajatus että maa ei ottaisi vastaan omia kansalaisiaan

on tärkeätä nyt toukokuun parlamenttivaalien jälkeen saada koottua toimintakykyinen hallitus irakiin demokratian vahvistaminen se että eri väestöryhmien yhdenvertainen kohtelu tulee toteutumaan on avainasemassa siinä että isil ei kykene nousemaan uudelleen myöskin naisten ja tyttöjen merkitys pysyvän rauhan ja vakaan yhteiskunnan rakentamisessa tulee korostumaan tuossa tuossa maassa arvoisa puhemies lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä enintään kaksituhatta ihmistä tämä tilanne on tällä hetkellä kohtuullisessa mallissa mutta tilanne muuttuu libanonin päättyessä nyt tarvitaan uutta linjanvetoa kriisinhallinnan kokonaisuuteen arvoisa ministeri soini miten näette tämän suomalaisten osallistumisen näettekö että tarvitaan vahvempaa osallistumista aktiivista osallistumista osallistumista ykn ja eun mandaatilla toimiviin kriisinhallintaoperaatioihin erityisesti afrikka on monessa suhteessa merkityksellinen euroopan näkökulmasta ja kriisinhallinta yhteistyössä kehitysyhteistyön kanssa on tärkeä elementti tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies suomen rooli irakin kouluttamisessa on ollut aika merkittävä olemme kouluttaneet siellä yhteensä yli kolmetuhatta sotilasta näiden viime vuosien aikana ja sillä on ollut oma panoksensa myöskin maan rauhoittamisessa erityisesti siellä kurdistanin alueella peshmerga joukkojen koulutus aikanaan oli todella ratkaisevan tärkeätä ja nyt on hyvä jatkaa tätä tätä toimintaa tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi se ei ole kuitenkaan helppoa maa on sisäisesti erittäin ristiriitainen sunnit siiat vastakohtaisuus on edelleen elävää ja siia alueella on ollut suuria yhteiskunnallisia levottomuuksia

ekologiset ongelmat nousseet esille kun suolainen merivesi on noussut noussut viljelysmaille ja sillä tavalla olosuhteet ovat siellä heikentyneet meidän ei tule myöskään nähdä irakia pelkästään irakin näkökulmasta vaan laajemmasta näkökulmasta jossa nämä isilin ideat ideat alkavat elää yhä enemmän pohjois afrikassa eri puolilla maailmaa ja myöskin suomessa suomen viranomaiset joutuvat olemaan valmiina kohtaamaan niitä haasteita jotka jotka tulevat isilin joukkojen levittäytyessä myöskin tänne eurooppaan
kun edustaja on jättämässä eduskunnan muutaman kuukauden päästä niin yksi minuutti voi ihan hyvin olla

arvoisa puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tukee tätä valtioneuvoston selonteon esitystä irakin koulutusoperaation osalta mutta olemme samaa mieltä kuin edustaja tässä edellä siitä että painopiste näissä operaatioissa pitäisi siirtää ei sotilaalliseen toimintaan jälleenrakennukseen ja humanitaariseen apuun se on sellaista politiikkaa jolla kaikista parhaiten voidaan edistää yhteiskuntavakautta taistella juurikin tätä isilin taustalla olevaa aatetta vastaan ja myöskin huolehtia siitä että tilanne siellä paikan päällä ei ole sellainen että ihmiset joutuvat vastentahtoisesti jättämään omia kotejaan

irakissa pidettiin parlamenttivaalit tämän vuoden toukokuussa äänestysprosentti jäi perin alhaiseksi eikä maahan ole vielä kyetty muodostamaan toimintakykyistä hallitusta vaikka poliittinen tilanne onkin irakissa hankala niin on aivan selvää että irak tarvitsee mahdollisimman nopeasti toimintakykyisen hallituksen yhteiskunnan vakauttamiseksi ja maan eri osien elin olosuhteiden kehittämiseksi

ja nämä samat ilmiöt toistuvat toistuvat aina säännöllisin ajoin näitä pitäisi sen takia katsoa vähän pidemmälle muistan kun varoitin tässäkin salissa vuonna kaksituhattakolmetoista isilistä ja siihen suhtauduttiin silloin vähän hymähdellen ja sitten se ongelma lopulta räjähti käsiin toivoisin että nyt löydettäisiin semmoisia kokonaisvaltaisia ratkaisuja irakin osalta mihin vaaditaan sitä kehitysapua siviilikriisinhallintaa ja myös sotilaallista kriisinhallintaa että me todella rauhoitettua sillä tavalla että se myös pitkän ajan kuluttua olisi rauhallinen paikka mutta haluaisin tarttua oikeastaan vielä tähän edustaja mäkelän hyvin esittämään kysymykseen toivoisin että tähän oikeasti panostettaisiin mutta löydettäisiin kyllä kanssa sitten semmoisia yhteistyön säveliä sinne niin että esimerkiksi irak suostuisi ottamaan omat kansalaisensa takaisin heille kuuluvat keillä ei ole maassaoloedellytyksiä täällä suomessa onko tähän nyt mahdollisuuksia esimerkiksi uuden suurlähettilään toimesta onko hänelle asetettu tämmöisiä tavoitteita

arvoisa herra puhemies tässä keskustelun yhteydessä on hyvin tullut esiin se että että suomen osallistuminen tämmöisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin on myös suomalaisille iso asia ja ja me haluamme kantaa osaltamme siitä vastuuta mutta kuitenkin tämä polku näihin tilanteisiin tulee vuosien ja vuosikymmenien erilaisen eriarvoistumisen kriisien ja jatkuvan sotatilan pakolaisvyöryn ja muun jälkeen vuonna kaksituhattaviisitoista kun tämä hallitus aloitti ensi työkseen hallitus leikkasi kehitysyhteistyöstä jos oikein muistan useita satoja miljoonia euroja ja nyt sitten kriisinhallintaoperaatioihin joudutaan ei luonnollisesti tämän syyn takia mutta sanotaan että tässä kokonaisuudessa näkyy myös se että joudutaan laittamaan rahaa näihin kriisinhallintaoperaatioihin kun kansainvälinen yhteisö epäonnistuu niissä pehmeämmissä keinoissa vaikuttaa yhteiskunnan pysyvyyteen me puhumme usein täällä kriisinhallintaoperaatioista selontekojen selontekojen yhteydessä ja muutenkin mutta hyvin vähän ja minun mielestäni liian vähän tästä kokonaisuudesta jossa toinen puoli sotilaallisen toiminnan lisäksi on tämä humanitäärinen apu ministeri soini pitäisikö eduskunnassa käydäkin keskustelu suomen kriisinhallinnan kokonaisuudesta ei ainoastaan näistä siivuista
myönnän vielä viimeiset pyydetyt vastauspuheenvuorot edustaja ruoho edustaja paatero ja edustaja mäkipää sitten ministerille pari minuuttia ja sitten jatketaan puhujalistan mukaan

puhemies selonteko antaa osaltaan signaalin ettei suomi hyväksy terrorismia jatkamalla osallistumista isisin vastaiseen työhön toisaalta samanaikaisesti suomella on hyvä ymmärrys kuten uavn uavn mietinnöistäkin voi lukea kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta puuttua juurisyihin ja vakauttaa yhteiskunta kestävästi edustaja kääriäinen puhui osuvasti vakauttamisoperaatiosta koulutusyhteistyö on yksi parhaimmista keinoista vaikuttaa kestävällä tavalla training the

mutta se on vain yksi keino ulkoministeri soini kertoikin eri keinoista vaikuttaa aina humanitäärisestä avusta siviilikriisinhallinnan keinoihin edustaja mäkelä toi esille avun ja yhteistyön ehdollistamisen mutta se ei todellakaan ole mikään yksinkertainen asia silloin silloin jäisi iso osa kansasta jolla ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta täysin avun ulkopuolelle vain sen takia kun maan hallinto tai virkamiehet eivät ole kykeneviä

arvoisa herra puhemies puolustusvaliokunnan osalta kiinnitimme huomiota ihan jo tämmöiseen tekniseen asiaan että meille tuli selonteko tänne silloin kesäkuun viimeisellä viikolla ja kaksi viikkoa siitä eteenpäin on sovittu tästä nato operaatiosta

kun siellä on noin miljoona pakolaista yhä edelleen

arvoisa puhemies nyt ollaan oir operaatiossa vaiheessa kolme ja siirtymässä vaiheeseen neljä jonka tavoitteena on normaaliolojen vakauttaminen irakissa ja neljänteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää että isil olisi täysin tuhottu täällä mainittiin että kaksi prosenttia olisi isilin hallinnassa mutta tiedämme myös

maassa ollaan hyvin jäljessä kaikesta on turvattomuutta tasa arvosta ei ole tietoa osa maasta on raunioina ja ja miinoitettu kysyisinkin miten ministeri näkee operaation tulevaisuuden milloin isil saadaan täysin

näistä pehmeimmistä asioista koska on hyvin tärkeätä muun muassa edustaja elovaara ja monet muut toivat esille sitä mitä sitten tapahtuu kun saadaan asia rauhoittumaan eli siinä on totta kai infrastruktuurin korjaaminen toimeentulon tukeminen talouden elvyttäminen aluehallinnon tukeminen ja sovinnonteko siis nämähän ovat aivan olennaisia asioita jos halutaan että se yhteiskunta lähtee menemään eteenpäin mitä suomi on tehnyt niin helmikuussa kaksituhattakahdeksantoista järjestetyssä järjestetyssä irakin jälleenrakennuskonferenssissa suomi teki kymmenen miljoonan euron tukilupauksen ja tähän sisältyy muun muassa tuki irakin ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi kyllä näitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään ja tietenkään hallitus ei salaile yhtään mitään eli silloin kun tehdään aikatauluissa päätöksiä tp utvan puitteissa niin niitä tehdään ja suomi on menossa tähän niin sanottuun nato koulutusoperaatioon tässä alkuvaiheessa yhdellä kouluttajalla tämä on ihan johdonmukaisesti osa suomen sotilaallista kriisinhallintaa sekä liittyy suomen asemaan naton edistyneenä kumppanina ei tässä ole mitään erikoista eikä sinänsä mitään uutta valiokunnan puheenjohtaja kanerva kysyi eun roolista ja se on aivan tärkeätä jos me eun irakin ja euamn siviilikriisinhallintaoperaatiota niin se on hyvin tärkeä osa ja suomi oli aloitteellinen aikanaan tämän eu operaation perustamisessa ja sitten myöskin jos me aiomme näitä palautuksia saada aikaan ne täytyy saada eun laajuisesti ja sieltä painetta olen muun muassa pariisissa puhunut tästä ranskan ulkoministerin kanssa että saadaan kokonaisvaltaisesti koska irakilaisia pakolaisia ja ja turvapaikanhakijoita jotka eivät tule saamaan turvapaikkaa on muuallakin kuin suomessa se täytyy saada mutta kun me näemme mikä on eun palautuspolitiikan ja pakolaispolitiikan ja ja näitten mekanismien tila niin nyt jokainen sottailee itsekseen eikä siitä tahdo oikein mitään tulla sitten vielä se mikä oli edustaja mäkelältä ihan oikea kysymys afganistanin kanssa me aika hyvin onnistuimme ja syntymään ruotsilla on sopimus pakkopalautuksista irakin kanssa palautetaanko sinne pakolla ketään vaikka on sopimus ei palauteta ja tässä on se ongelma sen takia meidän täytyy luoda yhteyksiä täytyy luoda edellytyksiä sen takia esimerkiksi tätä suurlähetystöä perustetaan jotta luodaan niitä edellytyksiä ja kasvatetaan sitä luottamusta jolloin sitten myös pakkopalautukset onnistuvat irak ottaa vastaan kaikki vapaaehtoisesti palaavat täällä oli monta muuta kysymystä edustaja urpilainen puhui joka on muuten erityis edustajani näissä rauhanvälitysasioissa ja erinomainen erityisedustajana onkin hän kävi juuri etiopiassa

pois että silläkin oli myönteistä vaikutusta että etiopian ja eritrean välillä on nyt rauha kyllä näitä tuloksia tulee suomi osallistuu aina kriisinhallintaan eli te edustaja rinne voitte olla puoluetoveristanne oikein

arvoisa puhemies valtioneuvoston selonteko on kaikkiaan varsin hyvä operaatio operaatio on meidän osaltamme ainakin toistaiseksi pieni haluan kuitenkin kiinnittää huomiota muutamiin tekijöihin koska suomi on osa kansainvälistä operaatiota meillä ei ole juurikaan päätösvaltaa siihen mitä joukkoja koulutamme näen suurena riskinä että jos emme katso asioita riittävän pitkäjänteisesti niin pahimmillaan se siihen että joukkomme taistelevat joitain itse kouluttamiamme joukkoja vastaan viiden vuoden kuluttua olisi tärkeää että irakin tilanne saataisiin stabilisoitua maa jossa väestö on entistä enemmän polarisoitunut siia sunni ja kurdileireihin olisi tärkeää että kansalliset asevoimat olisivat multietniset etnisesti rakennetut joukot ovat tulella leikkimistä maassa jossa sisäisen hajoamisen riski on suuri arvoisa puhemies suomessa on maailman paras poliisi sitä arvostetaan ja siihen luotetaan enemmän kuin mihinkään muuhun organisaatioon suomessa tämä olisi vientituote jota irak todella tarvitsisi sotilaiden sijasta haluaisin nostaa esille erityisesti etelä sijaitsevan basran tilanteen basra on ollut vuoden kaksituhattakolme sodan jälkeen jatkuvassa myllerryksessä alue on käytännössä siialainen ja alueena varsin omankaltaisensa verrattuna moniin muihin siia valtaisiin alueisiin kaksituhattakolme miehityksen yhteydessä alueella olleet britit ja sittemmin usan joukot ovat joutuneet taistelemaan muun muassa mahdi armeijaa vastaan kärsien merkittäviä tappioita basrasta tulleet taistelijat ovat olleet yksi irakin asevoimien kulmakivistä taistelussa isistä vastaan nyt kun isis on sotilaallisesti lyöty nämä taistelijat ovat palanneet aseineen basraan ottaen huomioon basran väestörakenteen jossa kahdeksankymmentä prosenttia on alle vuotiaita alueella on vakava metamfetamiini ja rikollisuusongelma sekä viimeisenä mutta ei vähäisimpänä ongelmana makean veden puute basra sijaitsee shatt al arab joen varrella lähellä persianlahden suuta koska joki on padottu ylävirran puolella useammasta kohtaa josta vesi ohjataan maanviljelykseen tämä on johtanut joen kuivumiseen alajuoksulla tämä on taas johtanut suolaisen meriveden nousuun ylävirtaan mikä on saastuttanut myös pohjaveden puhdas makea vesi on välttämätöntä ihmisen selviämiselle ja ongelman ratkaiseminen on elintärkeää arvoisa puhemies suomella on täysin poikkeuksellista osaamista juuri puhtaan veden veden ja poliisitoiminnan kehittämisen ja kouluttamisen osalta tutustuin juuri suomalaiseen keksintöön joka toimii aurinkoenergialla ja muuttaa kolmetuhattaviisisataa litraa suolavettä juomavedeksi juomavedeksi tunnissa tällaisella teknologialla voisi olla aivan ratkaiseva merkitys alueen turvallisuudessa voisimmeko ajatella että otamme basran alueen erityishuomion kohteeksi niin kehitysavun kuin muunkin avun osalta ennen kuin alue on uusi konfliktipesäke on paljon halvempaa ehkäistä konflikti ennen kuin se leimahtaa liekkiin kuin liekin sammuttaminen sotimalla pitäisikö meidän etsiä pitkän aikatähtäimen suunnitelmia jotka todella tekisivät hyvää koko basralle ja sitä kautta koko irakille haluaisin vielä antaa erityisen kiitoksen sille arvokkaalle työlle jota erityisesti cmi on tehnyt rauhanomaisten ratkaisujen löytämiseksi niin irakissa kuin muuallakin maailmassa

arvoisa herra puhemies

kahdeksankymmentä sotilasta koulutus neuvonanto ja hallintotehtäviin me emme ole suinkaan siellä yksin siellä on valtava määrä valtioita tässä yhdysvaltojen johtamassa kansainvälisessä isilin vastaisessa operaatiossa ja koalitiossa siellä on noin yhdeksäntuhatta sotilasta ja meidän lisäksemme pohjoismaista ovat mukana myöskin ruotsi norja ja ja tanska on paljon puhuttu siitä että isilillä on enää hallussaan noin kaksi prosenttia maan pinta alasta tämä ole mikään mikään tärkeä tieto sen takia että isil on soluttautunut sinne eri eri kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin eikä tämä sinänsä pieni kaksi prosenttia pinta alasta ole mitään erityisen raskauttavaa aikaisemmin enimmillään isilillä oli hallussaan neljäkymmentä prosenttia maapinta alasta irakissa irakin tilanne tulee jatkumaan aivan varmasti monia vuosia hyvin epävakaana ei pelkästään tämän isilin uhan vuoksi vaan ihan maan sisäisistä ongelmista johtuen erityisesti täytyy kiinnittää huomiota tähän siia sunni vastakohtaisuuteen joka ei ole millään tavalla leppymässä vaan paikoitellen jopa pahenemassa niin kuin basrassa jossa on myöskin ollut täällä jo mainittuja ekologisia tuhoja ja juomaveden puute on aivan aivan järkyttävän huutava maa siis tulee säilymään hyvin epävakaana ja paitsi että on tämä siia sunni vastakohtaisuus on myöskin tämä kurdistanin kysymys edelleen ajankohtainen siellähän järjestetään vaalit tämän kuun lopussa ja ja ne tulevat aika pitkälle viitoittamaan sitten mihin suuntaan kurdistan on menossa kun muistaa sen että siellä suoritettiin tällainen kansanäänestys itsenäisyydestä joka osoittautui kyllä hyvin hyvin epäonnistuneeksi toimenpiteeksi koska siitä ei sitten loppujen lopuksi mitään mitään tullut kun keskushallitus hyvin sotilaallisinkin toimin sitten teki teki tyhjäksi tämän itsenäisyyshankkeen mutta kurdit ovat edelleenkin siellä olemassa ja ja muodostavat ongelman muun muassa siitä syystä että kurdeilla on edelleen näitä omia aluevaatimuksia näille öljykentille jotka ovat siellä hyvin hyvin ratkaisevassa asemassa no mitä jos katsotaan tätä sitten ihan suomen kannalta on hyvä että suomalaiset sotilaat saavat tässä kansainvälistä harjoittelua se parantaa joukkojen yhteistoimintakykyä ja tällaista kansainvälistä osaamista joka on hyvinkin tarpeellista myöskin meidän omissa sotaharjoituksissamme täällä suomessa ja suomalaisen maaperän puolustamisessa kansainväliset kysymykset ovat nousemassa yhä tärkeämmiksi niin kuin täällä jo mainitsin aikaisemmin suomalaiset ovat kouluttaneet yli kolmetuhatta sotilasta joka ei ole vähän ja koulutustoiminta siis jatkuu tämä isil on todella hankala vastustaja se ei ole pelkästään täällä irakin alueella vaan se on levittäytynyt eri puolille maailmaa ja isilin johtajat ovat nimenomaan esittäneet kehotuksen siitä että pitäisi siirtyä siirtyä myöskin niihin lähtömaihin joista nämä nämä terroristit ovat lähteneet alun perin sinne irakiin heitähän oli tuhansittain kymmenintuhansin siinä siinä vakavimmassa vaiheessa ja niin kuin täällä jo totesin aikaisemmin uhkahan on on myöskin suomea koskeva sen takia että nämä lonkerot ulottuvat eri puolille maailmaa ja myöskin myöskin ja suojelupoliisi joutuu tämän asian ottamaan vakavasti huomioon tältäkin kannalta on erittäin tärkeätä että me osallistumme tähän isilin kaikenpuoliseen tuhoamiseen sitten mitä tulee tähän tähän suomen rooliin muutenkin niin

suomesta on palannut sinne vapaaehtoisesti yli kaksituhatta turvapaikanhakijaa ja ja tämä toiminta voi tietysti entistäkin paremmin jatkua kun kun tilanne siellä saadaan rauhoitetuksi suomen kannalta on siis erittäin perusteltua olla mukana tässä hankkeessa ja ja hyvä että tämä tämä päätös on on ollut meillä yksimielinen

arvoisa puhemies

on tärkeää että suomi kantaa kansainvälistä vastuuta ja osallistuu aktiivisesti rauhanturvaamiseen sekä kriisinhallintaan irakin turvallisuustilanne on edelleen epävakaa ja haasteena on isisiltä vapautettujen alueiden vakauttaminen ja jälleenrakentaminen on lisäksi tärkeää auttaa irakia luomaan edellytykset demokraattiselle hallinnolle irak tarvitsee hallituksen joka huolehtii ihmisoikeuksista pitää kiinni maan vakaudesta kunnioittaa perustuslakia ja kurdien itsehallintoa tämän valtioneuvoston selonteon mukaan suomi on vähentämässä joukkojaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyöstä sadasta sotilaasta noin kahdeksaankymmeneen sotilaaseen tämä on hyvä suunta ja vasemmistoliitto voi tukea valtioneuvoston selonteon esitystä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä on kuitenkin tärkeää että suomi ryhtyy nyt kohdentamaan apuaan myös muille sektoreille kuten jälleenrakennukseen siviilikriisinhallintaan ja humanitaariseen apuun pääpaino tulisi laittaa ei sotilaalliseen toimintaan arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyssä on samaan aikaan myös selvitys suomen osallistumisesta naton uuteen koulutusoperaatioon irakissa ollut erittäin perusteltua käsitellä naton uusi koulutusoperaatio samassa selonteossa tämän irakin operaation kanssa näin ei kuitenkaan ole toimittu vaikka näitä kahta operaatiota nivotaan kansallisessa valmistelussa selkeästi yhteen ja operaatioilla myös on merkittäviä toiminnallisia liittymäpintoja operaatioalueella nyt siis irakin oir operaatio käsitellään selontekona täysistunnossa ja naton koulutusoperaatio käsitellään vain selvityksenä ulkoasiainvaliokunnassa huomionarvoista on se että kummallakaan koulutusoperaatiolla ei ole varsinaista ykn valtuutusta ja tämän vuoksi valtioneuvosto on antanut irakin oir operaation kohdalla eduskunnalle sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selonteon myös operaation luonne ja olosuhteet ovat puoltaneet selonteon laatimista nato operaation kohdalla pidämme kuitenkin valtioneuvoston toimintaa ongelmallisena tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat kymmenes kahdeksatta kaksituhattakahdeksantoista että suomi osallistuu naton koulutusoperaatioon irakissa enintään viidellä sotilaalla vaikka asiasta ei oltu vielä annettu selvitystä eduskunnalle sotilaallista kriisinhallintaa koskevan hallituksen esityksen kolmannen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan että jos suomi osallistuisi sotilaalliseen kriisinhallintaan hyvin pienellä enintään kymmenen henkilöä käsittävällä joukolla valtioneuvoston olisi annettava asiasta selvitys eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle ennen ratkaisuehdotuksen tekemistä näin ei nyt kuitenkaan ole tehty lisäksi selvityksessä uuden nato operaation tehtävät ja tarkoitus jäävät epäselväksi epäselväksi jää myös naton uuden koulutusoperaation lisäarvo irakilaisjoukkojen kouluttamisessa selvityksessä ei myöskään tarkemmin kuvata niitä tehtäviä joihin suomalaiskouluttajat mahdollisesti osallistuvat myöhemmässä vaiheessa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä ei siis ole perusteltua että suomi osallistuu naton uuteen koulutusoperaatioon irakissa eduskunnan saamassa selvityksessä on selkeitä puutteita suomen resurssit pienenä maana ovat rajalliset joten voimavarat tulisi keskittää omiin vahvuuksiin ja huolellisesti valittuihin operaatioihin

arvoisa puhemies hyvä että tämä operaation jatko antaa mahdollisuuden myös hieman reflektoida koko irakin tilannetta ja analysoida millaisessa maassa suomalaiset rauhanturvaajat tällä hetkellä toimivat vihreä eduskuntaryhmä kannattaa tätä operaation jatkoa ensi vuodeksi kuten täällä on todettu poliittinen tilanne ja turvallisuustilanne maassa ovat siinä mielessä muuttuneet että isil on hyvin pitkälle lyöty ja eletään sellaista taitekohtaa jossa pitäisi voida ehkä enemmän keskittyä sitten kehityksen muihin edellytyksiin maassa koulutukseen nuorten työllistämiseen naisten asemaan ja niin poispäin täällä keskustelussa on erityisesti mainittu etelä irak ja basran alue tein siellä yklle töitä vuonna kaksituhattakolme saddam husseinin kaaduttua ja oli kiinnostavaa nähdä nämä kuuluisat mesopotamian suoalueet paitsi ekologisena kokonaisuutena myös tällaisena kulttuurisena alueena siellähän asuu tällaisia suoarabeja jotka veneillä liikkuvat sellaisilta kelluvilta saarilta toisille ja tämä on hyvin ainutkertainen kulttuurikokonaisuus jota valitettavasti saddam husseinin aikana pyrittiin tuhoamaan patoamaan joki sillä tavalla että vedet loppuisivat sieltä suoarabien alueelta ja ja syynä että nämä olivat saddamin poliittisia vastustajia nyt on ikävä huomata että täällä basran alueella on toisenlaiset ekologiset ongelmat suolan nousu juomaveteen ja ja kasteluveteen pelloille aiheuttaa ekologisen kriisin ja sitä kautta myöskin yhteiskunnallisen kriisin ja olen samaa mieltä että tähän pitäisi kiireesti puuttua tässä varmasti yhteistyö ykn ja yk järjestöjen kanssa on suomelle myös tärkeää sellainen asia jota myöskin on hyvä tässä yhteydessä koko irakin nykyinen koheesio jos katsoo näitä pohjoisen kurdialueita peshmerga joukkoja joita olemme siellä tukeneet irakin keskushallintoa bagdadissa ja sitten vaikkapa etelä basraa niin voi tietysti kysyä että millä eri elementeillä maan koheesio säilytetään ja ja tämä koheesio on tietysti hyvin tärkeä turvallisuuden kannalta taannoin näimme tilanteen jossa jossa myöskin peshmerga joukkojen ja ja bagdadin välillä alkoi olla jo sotilaallistakin jännitettä sellainen tilanne jossa suomi tukee osapuolia jotka sitten taistelisivat keskenään ei tietenkään ole millään tavalla mahdollinen

nyt käsillä oleva tilanne antaa myös aiheen kysyä mitä on tehty väärin irakissa alkaen sieltä vuodesta kaksituhattakolme saddam husseinin kaatumisesta irakissahan kansainvälinen yhteisö yhteisö pitkälti tietysti usan vetämänä valitsi sen linjan että vanhat saddam husseinin kannattajat baath puolueen jäsenet hyvin pitkälle eristetään yhteiskunnasta he menettivät toimensa virkansa armeija puhdistettiin näistä saddam husseinin kannattajista monet kysyivät sitten sen jälkeen että mitähän mahtaa tapahtua näille ihmisille kun sitä vastausta aikamme odotimme niin kävi niin että arabisosialisteista radikalisoitui ja heistä tulikin tämän isil liikkeen kannattajia he tarttuivat aseeseen sitten kokonaan toisenlaisessa kontekstissa mielestäni kansainvälinen yhteisö voisi tästä myöskin oppia jotakin siitä miten ihmisiä konfliktien jälkeen integroidaan järjestelmään ja ja miten tällainen paise kun se synnytetään purkautuu sitten jotakin kautta jos ihmisistä tulee ikään kuin kelvottomia omaan yhteiskuntaansa ja ja he kokevat siinä olevansa osattomia tai syrjittyjä oli heidän taustansa mikä tahansa tänä päivänä tietysti arvoisa puhemies kun katsoo irakin vaalin tulosta miettii miten esimerkiksi tämä al sadrin politiikka sitten nimenomaan suhteessa länteen tulee asettumaan hänhän on hyvin lännenvastaisilla teemoilla aikanaan saanut kannatusta ja ja tietysti kun me teemme operaatiota jossa länsimaat suomikin ovat mukana täytyy toivoa että tällaista ylimääräistä vihanpitoa länttä kohtaan ei ei maassa esiinny se loisi meidänkin sotilaillemme ylimääräisen turvallisuusriskin

arvoisa herra puhemies aikaisemmassa puheenvuorossani lopetin toiveeseen ja ajatukseen siitä että suomi kokoaisi täällä parlamentissa eduskunnassa myös tällaista poliittista näköä sille mikä on suomen tapa osallistua kansainväliseen erilaisten yhteiskuntien romahtamisen jälkeiseen jälleenrakennuksen tilaan siis sotilaallisin toimin pysäyttäen sotatoimien etenemisen jälkeen jälleenrakennustyöhön ja niin edelleen yksi osa tätä ketjua on tietenkin se humanitäärinen työ jota tehdään kehitysyhteistyövaroilla viittasin aikaisemmin siihen että varsin iso osuus tai hyvinkin iso oliko neljäkymmentä prosenttia leikattiin tämän hallituksen toimesta kehitysyhteistyövaroja juuri niitä rahoja joilla yhteiskuntaa pyritään auttamaan siinä yhteiskunnan herkässä vaiheessa nousemaan jaloilleen hoitamaan asioita mahdollisimman itsenäisesti myös itse

paikkoihin suomalaisia rauhanturvaoperaatiosotilaita ja ja on ihan perusteltua ja ymmärrettävää että näin joudutaan tekemään mutta minun mielestäni tämäkin oli osoitus siitä että suomi ei ollut kovin hyvin valmistautunut siihen tilanteeseen että meidän pitää lähettää resursseja puolustushallinnolta ulkoasiainhallinnolta sisäministe riön puolelta ja niin edelleen kun puhutaan kuitenkin näissäkin rahoissa kymmenistä miljoonista euroista niin olisi hyvä että meillä olisi selkeämpi yhteinen parlamentaarinen käsitys siitä mikä on se suomen kontribuutio maailman erilaisiin konflikteihin mitkä ovat ne työkalut joilla me maailmalla voimme olla liikkeellä

nato koulutusoperaation tarkoitukset jäävät hieman hämäräksi mitä viime kädessä tällä operaatiolla suomen puolelta pyritään tavoittelemaan siinä onkin valiokunnan yhteinen toive siitä että valiokuntaa tullaan informoimaan välittömästi sen jälkeen kun tästä on jonkunlainen käsitys me emme voi mennä näihin operaatioihin hiipien

selonteosta eduskunnalle suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä irakissa selonteossa on kattavasti käsitelty asiaa esimerkiksi niin että antamalla koulutusta muille kehitämme myös omaa omaa puolustuskykyämme ja sitten taas on toisaalta tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa arvoisa puhemies se on tosiaan haaste miten organisoida eun ja jäsenvaltioiden kokonaisvaltainen kriisinhallinta tästä on erilaista kirjallisuutta muun muassa svenja post on nostanut niitä eri ulottuvuuksia että miten se on tosiaankin haasteellista täällä on jo tullut puheenvuoroissa esiin sitä suomen näkemys että että kukin jäsenvaltio keskittyisi niihin omiin

ja meillähän se sitten käytännössä tarkoittaisi varmaan juurikin tätä koulutusvientiä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamista ja nykyään erittäin keskeiseen rooliin noussutta ympäristöosaamista mutta tietysti sitten olennaista on miten tämä koordinoidaan että kukin maa sitten keskittyy niihin parhaimpiin osaamisalueisiinsa ihan lopuksi vielä nostaisin semmoisen huomion mikä tänään tuli keskustelussa useampaankin kertaan näiden meidän omien kriisinhallintatoimijoiden oma turvallisuus no ensinnäkin se on tietysti tärkeää että meidän sotilaat tai siviilikriisinhallinnan erityisosaajat eivät haavoitu tai menehdy operaatioissa ja ja siinä on tietysti meille poliitikoillekin käytännössä aivan mahdoton tehtävä perustella sitä turvallisuus heikkenee niin että lähtee tulemaan sinkkiarkuissa omia naisia ja miehiä takaisin sieltä sitä on sitten vaikea jatkossa selittää

arvoisa puhemies

toiminta käynnistyi vuonna kaksituhattaneljätoista siihen osallistuu kaksikymmentäkuusi maata noin yhdeksääntuhanteen sotilaan voimin oir operaa tion tehtävänä on koordinoida ja tehostaa isilin vastaista kansainvälistä yhteistyötä suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on tällä hetkellä maksimissaan sata henkilöä kansainvälinen koalitio antaa sotilaallista tukea isilin vastaiseen toimintaan ehkäisee vierastaistelijoiden lähtöä konfliktialueille pyrkii tyrehdyttämään kapinallisten ja terroristien rahoituskanavat sekä heikentämään ääri islamilaista ideologiaa lisäksi operaation tavoitteena alueen humanitaarisen kriisin lievittäminen suomelle irakin vakauttaminen on erityisen tärkeää sillä merkittävä osa suomeen tulleista pakolaisista on irakista toiminnan lähtökohtana on että kukin maa päättää itse minkälaista tukea se antaa suomalainen kriisinhallintajoukko irakissa muodostuu kouluttajaosastosta suojausosastosta sekä esikunta ja tukiosastosta suomalaiset kouluttavat irakin turvallisuusviranomaisia kurssimuotoisesti koulutustukikohdissa eri puolilla pohjois irakia ja osallistuvat koulutus ja neuvontatoimintaan pohjois pohjois irakin lisäksi myös muualla irakin oir operaatio poikkeaa muista suomen käynnissä olevista kriisinhallintaoperaatioista joukkojen asemaa irakissa ei määritä yhteinen kansainvälinen sopimus alueella vaan toiminta perustuu niin sanottuun suomen ja irakin väliseen noottien vaihtoon suomi on osallistunut operaatioon vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien suomen osallistuminen on päättymässä tämän vuoden lopussa mutta kesäkuulla linjattiin että oir operaatiota jatketaan ensi vuoden loppuun saakka kahdeksaankymmeneen sotilaan vahvuudella selonteossa tuodaan esille ettei operaatioon osallistujilla ole yhtäläisiä voimankäyttösääntöjä vaan kukin maa antaa joukoilleen omat sääntönsä näin suomen osalta suomen joukkojen osalta mahdollinen voimankäyttö perustuu kansainvälisen oikeuden tunnustamaan yksilön itsepuolustusoikeuteen arvoisa puhemies viime heinäkuussa naton huippukokouksessa päätettiin perustaa sen johtama vastaava koulutusoperaatio tavoitteena on luoda kestävät kansallisen turvallisuuden rakenteet maan vakauden ylläpitämiseksi tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta utva linjasivat kymmenes elokuuta että suomi osallistuu naton uuteen koulutusoperaatioon irakissa yksittäisillä esikuntaupseereilla ja kouluttajilla määrään sisältyisi enintään viisi sotilasta joista ensimmäinen esikuntaupseeri aloittaisi tehtävissään ensi vuoden alusta nuo viisi sotilasta naton uudessa koulutusoperaatiossa sisältyvät edelliseen määrään naton johtama koulutusoperaatio keskittyisi irakin sotilaskouluttajien kouluttamiseen ja maan turvallisuussektorin reformin edistämiseen sekä ansaräjähteiden raivaamiseen joukon vahvuus olisi noin viisisataakahdeksankymmentä sotilasta joukot tukeutuisivat oir operaation tukikohtien omasuojaan ja huoltoon näillä molemmilla koulutusoperaatioilla on yhteinen tavoite ja liityntäpinta edelleen osin sekasortoisessa irakissa